toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

outi alanko kahiluodon kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta ja li andersson silvia modigin kannattamana tehnyt vastalauseen kolme mukaiset kaksi

on äänestettävä

lakiehdotusten

hylkäämisestä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pilvi torsti sami savion kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset

toiseen

käsittelyyn esitellään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 keskustelussa on on ritva elomaa sami savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

toiseen käsittelyyn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

lausumaehdotuksen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

keskustelussa on arja juvonen sami savion kannattamana

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on arja juvonen sami savion kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään sekä tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen lisäksi keskustelussa on outi alanko kahiluoto ozan yanarin kannattamana ehdottanut että toimenpidealoite

hyväksytään vastalauseen kolme mukaisesti

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on satu hassi silvia modigin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on li andersson pilvi torstin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lakiehdotukset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

keskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on satu hassi krista mikkosen kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

ehdotan että seitsemäs pykälä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään

puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen ensimmäisen lakiehdotuksen seitsemänteen

puhemies kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies teen vastalauseemme mukaiset muutosehdotukset

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista

arvoisa puhemies teen vastalauseemme mukaiset muutosehdotukset pykäliin viisi ja kahdeksan
arvoisa puhemies kannatan edustaja savion esityksiä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies teen vastalauseen

ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä korotetaan muun muassa takuueläkettä ja täytyy sanoa että vaikka tämä tämä suunta on hyvä että takuueläkkeeseen tulee pieni korotus niin perussuomalaisten mielestä se on kuitenkin kuitenkin riittämätön ja omassa esityksessämme esitimme siihen siihen enemmän enemmän resurssia meidän mielestämme eläkeläiset niin takuueläkeläiset kuin myös nämä pieneläkeläiset jotka jotka ovat sillä hyvin pienellä pienellä työeläkkeellä ja sinnittelevät ansaitsevat kaiken sen huomion minkä yhteiskunta pystyy heille antamaan ja tarjoamaan siinä mielessä ei takuueläkeläisten eikä ylipäänsäkään eläkeläisten asia ole vielä valmis tälläkään hallituksen esityksellä perussuomalaisten mielestä korotus olisi voinut olla vieläkin korkeampi ja meillä oli esityksessä myös korotuksia vammaisetuuteen ja koulutukseen
tässä kohtaa keskustelu ja asian käsittely keskeytetään suuren